ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina kuudes yhdeksättä kaksituhattakuusitoista kello neljätoista

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kymmenen keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenestoinen kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on pia viitanen merja mäkisalo ropposen kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen yhden mukaisen kannanoton yanar on hanna halmeenpään kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kahden mukaisen kannanoton kari uotila on li anderssonin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolmen mukaisen kannanoton joakim strand on anna maja henrikssonin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen neljän mukaisen kannanoton

ensin äänestetään pia viitasen ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten ozan yanarin ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten kari uotilan ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten joakim strandin ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten peter östmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan sitten pia viitasen ehdotuksesta